Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitos koko yhteiselle tiimille hyvästä yhteistyöstä liikennevaliokunnankin puolesta. Liikenteen päästöt ovat koruttomasti neljännes kasvihuonekaasupäästöistämme eli liikenteen saralla tarvitsemme todella radikaaleja toimia kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt ei pelkkä puhe tai paperit enää riitä, vaan tarvitsemme arjen toimenpiteitä. Euroopassa yksityisautoilulla on edelleen erittäin iso rooli, joten kokonaisuutena liikenteen vähähiilistäminen ja ajoneuvoteknologian kehittäminen tulevat olemaan isossa roolissa. Myös niissä tarvitaan rohkeita edelläkävijätoimia, joita uskon kaikilla toimijoilla löytyvän, koska ilman niitä ei myöskään lopputuloksiin päästövähennyksissä päästä. Liikenteen multimodaalinen käyttö, yhteiskäytön lisääminen ja erilaiset liikenteen palvelut niiden käyttöönotto on välttämätöntä. Nyt alkavat aktiivitoimet. Puheet on pidetty.